Arvoisa puhemies, Euroopan unionin ja Israelin välinen suhde on perustunut ihmisoikeuksien ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseen ja sen takia on ollut erittäin huolestuttavaa kuulla, että vankiloissa kidutetaan.

Lapset ja naiset ovat pidätettyjen kaikkein haavoittuvin ryhmä, ja siksi täytyy varmistua siitä, että kaikki olosuhteet nimenomaan lapsille ja naisille ovat paremmat ja ehdottomasti huolehtivaisemmat kuin mitä olemme saaneet kuulla.

Erityisesti korostamme, että juuri nyt kun Israel Palestiina suhteet ja koko Lähi idän rauhanprosessi on kaikkein herkimmillään, on erittäin tärkeää välttää se, että tilanne pahenee tuolla muutenkin vaikealla alueella.